Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon tuleekin nostaa Palestiinan mediaan kohdistuneet iskut EU Israel vuoropuhelun aiheeksi, sekä seurata tilanteen kehittymistä tarkasti. Euroopan unioni on sitoutunut kahden valtion ratkaisuun Lähi idässä. Nykytilanne on riittämätön. Ainoa tapa aikaansaada kestävä rauha alueelle tapahtuu poliittisella vuoropuhelulla, neuvotteluosapuolet on saatava istumaan yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan.